arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen tavoitteena on panna osittain täytäntöön kalastusalan kalastusalan työtä koskeva euroopan neuvoston direktiivi käytännössä tämä tarkoittaa sitä että myös alle kaksikymmentäneljä metriset alukset otetaan lain soveltamispiiriin niiden säännösten osalta jotka koskevat aluksen asuintiloja ruoka ja ruokahuoltoa tämä direktiivi koskee merialueella tapahtuvaa kalastusta mietinnössään työelämä ja tasa arvovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä lausuntopalautteessa suomen ammattikalastajaliitto kiinnitti huomiota seikkoihin joista on tarkoitus säätää erikseen tarkemmin valtioneuvoston asetuksella arvoisa puhemies pidän tärkeänä että kalastusalaa koskevissa muutoksissa kuullaan herkällä korvalla ammattikalastajia jotka tekevät arvokasta työtä ruokahuoltomme ja ravintomme turvaamiseksi on tärkeää että parannamme työntekijöiden oloja kansainvälisellä sopimuksella mutta tärkeää on myös se että kansalliset erityispiirteet voidaan ottaa huomioon kalastuselinkeinosta puhuttaessa on kiinnitettävä huomiota siihen että meidän olisi tärkeää lisätä kotimaisen kalan käyttöä kotimaisen kalan käytön nosto onnistuu vain sitä kautta että ammattikalastusta ja myös kalanviljelytuotantoa edistetään on myös huomattava se että kalastuselinkeino tuo huomattavasti työtä haja asutusalueille kala on terveellistä ravintoa mutta tuomme aivan liikaa ulkomailta olisi niin ympäristön kuin maamme talouden kannalta parempi jos voisimme käyttää terveellistä ja turvallista lähikalaa suomalaiset syövät yhä enemmän kalaa mutta sitä tuodaan yhä enemmän ulkomailta luonnonvarakeskuksen mukaan kalan kysyntä on maassamme lähes kaksinkertaistunut tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulta mutta kaksituhatta luvulla kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt noin kolmanneksella tuontikalan osuus on jo yli kahdeksankymmentä prosenttia miten voisimme tehdä tässä asiassa suunnanmuutoksen ainakin voisimme vaikuttaa asiaan sillä tavalla että suosisimme julkisissa ja myös yksityisissä kalahankinnoissa kotimaista kalaa arvoisa puhemies keskusta pitää erittäin tärkeänä että me turvaamme kotimaisen kalastuselinkeinon ja myös vapaa ajankalastajien mahdollisuudet hallitusohjelmassa on huomioitu erinomaisesti kalastuselinkeino ja kotimaisen kalan saanti kuluttajille siihen voimme olla erittäin tyytyväisiä ja näitäkin asioita on tärkeää viedä yhdessä eteenpäin

tässä esityksessä on kysymys pitkälti eu lainsäädännön täyttöönpanosta kysymys on merikäytössä olevista kalastusaluksista jos ajattelemme tätä päivää niin se on historiallinen merenkäynnin ja kalastuksen kannalta suomi on purjehtinut vuosikymmeniä jalkapallomerillä olemme tuulessa ja tuiskeessa pyrkineet kalastamaan arvokisapaikan miesten maajoukkueelle tänään se on lähempänä kuin koskaan että saamme todellisen kuningaslohen tätä olen odottanut kolmekymmentäviisi vuotta vieressäni istuva edustaja gustafsson varmasti vielä pidempään haluan toivottaa kalaonnea ja menestystä tälle päivälle kun suomen huuhkajat lähtevät tavoittelemaan sitä kaloista kaikkein suurinta

arvoisa puhemies meri on lähellä sydäntäni ja myös sen antimet keskustelemme kalastuksesta ja edustaja aittakumpu toi hyvin esille sen että me syömme liian vähän kotimaista kalaa yleisesti ottaen nyt voisimme jokainen täällä eduskunnassa todeta että aina kun mahdollista julkisissa hankinnoissa omissa arkisissa päätöksissämme suosisimme kotimaisia tuotteita tässä salissa ei varmasti ole sellaista ihmistä meissä ei olisi siihen varaa olen oikeastaan monesti toivonut että eduskunta tekisi tekisi tämmöisen julistuksen että käytämme aina kotimaisia tuotteita oli se kalaa maitoa lihaa kasviksia mitä tahansa eli kotimainen valinta samoista asioista olen itsekin huolissani kuin edustaja aittakumpu keskusta kun olette hallituksessa niin julkisten hankintojen lainsäädäntöä voisi miettiä mutta hienoa että meri on nyt keskustelunaiheena

puhemies en tiedä pysynkö ihan aiheessa mutta todennäköisesti lähempänä kuin edustaja arhinmäki vaikka olenkin hänen johtopäätöksistään ihan samaa mieltä mutta tämä edustaja aittakummun aloittama keskustelu kotimaisesta kalasta on kyllä äärimmäisen tärkeä ja siinä on kyllä aikamoinen paradoksi että kun kalan koko ajan kasvaa ja myöskin kalan vienti suomesta kasvaa saatiin myöskin vientiluvat auki esimerkiksi kiinaan niin samaan aikaan sitten meillä kotimaisen kalan tuotanto vähenee minä ymmärrän että tämä on kohtuullisen hankala kysymys kun mennään näihin kalankasvatuslupiin ja siinä on tietysti myös tiettyjä ympäristövaikutuksia mutta meidän pitäisi kyllä pystyä kalankasvatusta tässä maassa edistämään se olisi myös myös sen suhteen oikein että kun me koko ajan itse kalan kalan syöntiä lisäämme niin pitäisi myös omaa kasvatusta lisätä ja erikseen vielä puhemies haluan sanoa näistä julkisista hankinnoista

eduskunnan ravintolatoimikunnan puheenjohtajan tehtävissä ja juuri siinä tehtävässä käytiin läpi sitten meidän meidän tavarantoimittajiemme ja ravintolapalvelujen järjestäjien kanssa se että että pystytään nostamaan tätä kotimaisuusastetta ja me me pääsimme sinne noin yhdeksänkymmenen prosentin nurkille ja syynä siihen minkä takia ei päästy siitä ylitse oli nimenomaan se että täälläkin syödään paljon kalaa ja kotimaista kalaa on niin huonosti saatavilla että tämä on oikeasti oikeasti vakava vakava kysymys miten tätä kalantuotantoa saataisiin saataisiin suomessa lisää ja kotimaisuutta siinä lisättyä ja sitten myöskin vientiä koska meillä on erittäin merkittäviä kala alan osaajia ja sanon sen vielä lopuksi että itse asiassa ensi viikolla sastamalassa lähes kolmenkymmenen miljoonan euron investointi pohjoismaiden suurimpaan kalanjalostuslaitokseen

arvoisa rouva puhemies edustaja satonen puuttui tärkeään asiaan suomalaiset haluavat syödä enemmän kalaa ja he haluaisivat syödä enemmän kotimaista kalaa mutta tällä hetkellä siitä kalasta mitä suomalaiset syövät kahdeksankymmentä prosenttia on tuotu maan rajojen ulkopuolelta

kahdeksankymmentä prosenttia ja kun rehuja on kehitetty sillä tavalla että itse asiassa alkaa olla jo lähes sataprosenttisesta kiertotaloudesta kysymys ja kun ne viedään avomerelle niin ihan niillä entisen maailman kriteereillä ei pitäisi arvioida vaan meidän pitäisi oikeasti puuttua niihin epäkohtiin mitkä estävät kotimaisen kalanviljelyn lisäämisen ja kotimaisen kalan syömisen eli tämä on yksi merkittävä näkökulma mitä nykyhallituksen oikeasti pitää tehdä eikä vain linjata puheissaan toinen ongelma koskee suomen ruokavientiä meidän ruokaviennin suhteen kauppatasealijäämä on vuosien mittaan koko ajan kasvanut vaikka hallitus ja eduskunta ovat toista mieltä ja he he haluavat lisätä ruokavientiä tällä hetkellä minun muistini mukaan

vaikka tilastot osoittavat että tänäkin vuonna ruokavienti on lisääntynyt niin se johtuu puhtaasti siitä että sadan miljoonan tai sadanviidenkymmenen miljoonan edestä suomi on vienyt norjan lohta suomen kautta tulee norjan lohi ja se kaunistaa tilastoja todellisuudessa ruokavienti junnaa täysin paikallaan
huomauttaisin nyt että me käsittelemme direktiivin soveltamista joka koskee koskee

kalastusalusten ja ruokahuoltoa eli työntekijöitten asemaa
rouva puhemies kiinnitän huomiota että puhemies viimeisenä sanana totesi ruokahuollon ja siitä ajattelen itsekin puhua aina ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan täällä mainittiin se on ongelmia siinä että jos kalankasvatusta harrastetaan niin se ruokinta ja rehustus saattaa olla tietynlainen ongelma varsinkin sisävesillä meillä suomessa tuhansien järvien maassa on ollut valtavasti menneinä vuosikymmeninä roskakaloiksi mainittuja särkikaloja ja muun muassa hauki esimerkiksi keski suomessa asti saatetaan myös laittaa siihen koriin jossa puhutaan jopa roskakalasta mutta on edistyksellisiä kuntia kuten muun muassa kiuruvesi asuinkuntani suomessa ei yhdessäkään niin tehokasta yhteistyötä paikallisten kalastajien kanssa kuin siellä tehdään ja meidän julkisessa ruokahuollossa lapsille vanhuksille muissa keittiöissä tarjotaan viikoittain lähijärvistä tuotettua kalaa tämä on valtavan hyvä esimerkki millä tavoin samalla pystytään huolehtimaan että meidän matalat eivät liikaa rehevöidy ja käyttämään terveellinen järvikala hyväksi ja sillä tavoin myös lapsille tuomaan tietoisuuteen että särkikalat hauki ovat myös aivan kelpo ruokakalaa ja sitä kannata hyödyntää siitähän hyötyy paikallistalous tässä viitattiin että hankintalakia pitäisi tämän osalta muuttaa ei tarvitse jos sitä osaa soveltaa suomessa on kuntia jotka osaavat sitä hyvin soveltaa ja kala päätyy oikeaan paikkaan ihmisten lautasille
pysytään aiheessa ja taustalla on syy että meillä on puolen tunnin istunto ja puolelta lopetamme täällä on muihin aiheisiin vielä puheenvuoroja pysytään tässä aiheessa jolloin ehkä puheenvuorot hieman lyhenevät

puhemies edustaja aittakumpu otti erittäin tärkeän asian esille sen että kalaa syötäisiin enemmän meidän kotitalouksissamme ja varsinkin julkisissa laitoksissa

siellä varsinais suomessa meillä on paljon ammattikalastajia heidän olosuhteensa saada sitä kalaa heikkenevät ja meidän edustajien tehtävä on tehdä tämä asia helpommaksi jotta siellä pöydissä olisi sitä suomalaista kalaa kotimaista kalaa lähiruokaa on tietysti kaikkien pääteasema pääteasema saada sitä lähiruokaa sinne ruokapöytiin ja ja tosiaan en voi olla mainitsematta sitä asiaa että suomi

arvoisa rouva puhemies kun tässä nyt kaloista on puhuttu niin on pakko kuitenkin sanoa että hallitusohjelmassa on selvä kirjaus että lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma eli on hyvä että se on mukaan laitettu ja ja mielenkiinnolla odotan mitä sieltä tulee edustaja satonen otti tässä esille nämä luvitus ja ympäristöasiat se on juuri juuri niin että siellä on merkittäviä pullonkauloja sastamalainen kalaneuvos oy on saanut vientilupia muun muassa kiinaan mutta näissä kalanviljelyslaitoksissa on ihan ihan sellaisia tekijöitä joita voitaisiin sujuvoittaa sitten tähän ruokaan ja kalaan ylipäätään viime vaalikaudella tehtiin ruokapoliittinen selonteko jossa oli hyviä hyviä nostoja esimerkiksi semmoinen huomio että

tuodaan pullotettua vettä enemmän kuin suomesta viedään pullotettua vettä näihin asioihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota että saadaan vientiä vetämään
arvoisa rouva puhemies uin tähän aiheeseen ehkä juuri niin kuin pitääkin mielestäni on erityisen hyvä että työturvallisuuskysymyksiä ja työntekijöiden asemaa parannetaan myös näillä aluksilla kalastukseen liittyen voitaneen sanoa tästä meillä

niin sanotusti roskakalana pidetystä joka sen jälkeen on ollut vähempiarvoista kalaa tällä hetkellä itämerellä ja varsinkin suomessa kalastetaan särkikaloja ja haukea teolliseen valmistukseen ja sitä kautta tuodaan ja ja tuotetaan hallitusohjelman mukaisestikin kotimaista kalaa elintarvikkeeksi suomalaisille kuluttajille tämä on ollut semmoinen missä suomi on ollut edelläkävijä järvikalojen käytön suhteen mutta myös myös meressä olevan särkikalan käytössä ja ja nyt odottelemme että ruotsi on innokkaasti kopioimassa tätä toivotaan että kun tämä aluskantaan tuleva muutos edellyttää työntekijöiden aseman parantumista niin sitä kautta se tekee tästä kalastuksesta mahdollista mutta edustaja eestilälle kuitenkin aika nopeasti nämä lupa asiat viiden kuukauden vanhalle hallitukselle tulivatkin kun näitten samojen ongelmien kanssa satakunnassakin painittiin siellä luvian edustalla viime hallituskaudella eikä tähän lupakäytäntöjen etenemiseen ollut hallituksella mitään tarvetta puuttua

toivotaan että pidetään verkot vesillä eikä koeteta kalastaa täällä vain poliittisia ääniä niin kuin

arvoisa rouva puhemies kalansyönti on tietysti ehdottoman terveellistä tutkimuksen mukaan haluaisin kuitenkin muistuttaa sellaisesta hyvin ajankohtaisesta asiasta että olemme tehneet edustaja pauli kiurun kanssa kirjallisen kysymyksen asiasta mikä koskee sisävesien järvien vedenpintojen korkeutta nimittäin jatkuvasti käytetään enemmän vettä järvistä kuin mitä tulee uutta koska talviset lumien sulamiset ovat hyvin pieniä vedenkorkeuden nostajia ja tämä vaarantaa myöskin esimerkiksi kalojen kutemisen onnistumisen eli tämmöinen asia otettakoon huomioon

puhemies on valtavan ilahduttavaa kuunnella tätä keskustelua täällä salissa on varsin lämmin ilmapiiri on hienoa että me puhumme meren antimista ja ja siitä että meidän suomalaisten pitäisi nimenomaan kotimaista kalaa syödä enemmän jotta me saisimme enemmän kotimaista kalaa meillä täytyy olla työntekijöitä siellä aluksilla mitä tässä nyt ollaan päättämässä laivaväen työ ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain neljännentoista pykälän mukaan laivaisäntä huolehtii siitä että laivaväellä on työjakson aikana mahdollisuus maksuttomaan ruokailuun valiokunta toteaa siis tämä on valiokunnan että säännöstä ruuan maksuttomuudesta sovelletaan tämän muutoksen jälkeen myös kaikilla alle kaksikymmentäneljä metriä pitkillä kalastusaluksilla tämähän on aivan loistavaa nyt siellä miehet ja naiset jaksavat tehdä työtään paremmin heillä on siellä toivottavasti terveellistä monipuolista ravintoa edustaja meri täällä luetteli näitä hyviä ruokaryhmiä lisäisin sinne vielä suomalaiset sienet meillä on valtava aarre meidän metsissämme

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies nyt esitetään siis muutettavaksi terveydenhuoltolakia ja lakia kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

muutoksessahan parannetaan vaasan sairaanhoitopiirin väestön kielellisten oikeuksien toteutumista päivystyspalveluissa niin että vaasa liitetään laajan päivystyksen sairaalojen piiriin tällä hetkelläkin vaasassa on jo kattavat päivystyspalvelut mutta tällä muutoksella ne sitten lisääntyvät vielä kahdella erikoisalalla on samalla kuitenkin huomioitava että päivystyspalvelujen valtakunnallista toimivuutta tulee tarkastella ympäri suomen niin että että ihmiset ovat tasavertaisessa yhdenvertaisessa asemassa sekä saatavuuden että kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta toinen asia mitä valiokunnassa tämän lain käsittelyssä käsiteltiin oli oli lausunnot joita tarvitaan tarvitaan tuomioistuimille lääketieteelliset lausunnot ja tämä uudistus liittyy vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseen jonka tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta järjestelmään on hieno asia että tämä saatiin nyt tässä sovittua niin että että voidaan tätä kautta lisätä oikeusvarmuutta ja lääketieteellisen arvion läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta tämä on tarkoitus tehdä niin että pohjois savon sairaanhoitopiiri perustaa asiantuntijaryhmän johon kaikki yliopistollista yliopistollista sairaalaa ylläpitävät sairaanhoitopiirit nimeävät asiantuntijoita tällä hetkellä niitten lausuntojen pyytäminen on ollut maltillista mutta kun tämä lakimuutos nyt tulee niin on huolehdittava siitä että seurataan näitten lausuntojen määrää kun ne asiantuntijat eri yliopistosairaaloista ne lausunnot sitten antavat siihen käytetään heidän arvokasta työaikaansa joka on sieltä kliinisestä työstä usein pois ja he ovat huippuasiantuntijoita eli tulee seurata näitten näitten lausuntojen määrää ja myöskin niitä korvauksia ja sitä että ne korvaukset sitten vastaavat sitä työmäärää minkä verran nämä henkilöt asiantuntijat ovat sieltä töistä pois

tällä esityksellä vaasan sairaanhoitopiirille lisätään velvoite järjestää laaja ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen asia oli käsittelyssä muun muassa viime eduskuntakaudella jolloin täällä oli myös kansalaisaloite asiaan liittyen perussuomalaiset kannattivat tätä kansalaisaloitetta vaasan sairaanhoitopiiri on profiloitunut potilasturvallisuuden kehittämisessä ja alueella myös toimitaan hyvin pontevasti sen hoidettava ja hoitaja kohtaavat toisensa hyvin ymmärtävät toinen toistensa kieltä ja kykenevät sillä tavalla kommunikoimaan lisää potilasturvallisuutta vähentää potilasvahinkoja ja joka ikinen teko ja toimi jolla voimme ehkäistä yhteiskunnalle merkittävästi kalliita ja inhimillistä kärsimystä aiheuttavia potilasvahinkoja on kannatettava

tässä esityksessä avataan myös uudistustyö liittyen vakuutuslääkäriasiaan josta sosiaali ja terveysvaliokunta viime kaudella käsitteli myös kansalaisaloitteen ja ja lisäsimme sinne lausuman siitä että lainmuutostarpeet selvitetään perussuomalaisten kansanedustaja jari ronkainen on tehnyt pitkäjänteistä työtä muun muassa lakialoitteen turvin sen eteen että saisimme vakuutuslääkärijärjestelmää enemmän sellaiseksi että ihmiset jotka sen piirissä ovat kokevat tulevansa kohdatuiksi ja että asiat toimivat eli on hieno asia että myös tämä asia avataan tämän lain myötä nyt ja odotetaan sinne myös

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja laiho täällä käyttämässään puheenvuorossa totesi tässä on kaksi eri asiaa toinen on tämä päivystyskysymys ja toinen on nämä vakuutusasiat keskityn nyt omassa puheenvuorossani tähän päivystyskysymykseen meillä on kaksikymmentä sairaanhoitopiiriä ja niillä on kaksikymmentä tämä on kokonaisuudessaan

seitsemän miljardin euron kokonaisuus niin sanotusti nettomenona bruttomenot ovat suuremmat se tarkoittaa silloin myös sitä että esimerkiksi sairaaloiden omat asiakasmaksutuotot ovat siinä mukana eli kysymys on erittäin merkittävistä asioista suomalaisessa yhteiskunnassa edellinen hallitus päätti lähteä remontoimaan näitä sairaaloiden päivystysasioita ja siitä ei kovin hyvää lopputulosta tullut meillä nämä kaksikymmentä keskussairaalaa jakaantuvat sillä tavalla että yhden kolmasosan siitä kokonaisuudesta muodostaa yksin helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri toisen kolmanneksen muodostavat yhdessä neljä muuta yliopistollista sairaalaa ja kolmannen kokonaisuuden muodostavat yhteisesti viisitoista muuta keskussairaala se että laitettiin jakoviiva kohdalle kaksitoista sairaalaa jonka alapuolelle jäi silloin kahdeksan keskussairaalaa tarkoitti käytännössä sitä että kun kolme suurinta niistä jotka eivät ole nyt laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloita eli käytännössä ne ovat hämeenlinna kanta hämeessä kotka

vaasan keskussairaala ovat käytännössä päivystysvolyymiltaan ja muutenkin toiminnaltaan yhtä suuria kuin ne kolme pienintä jotka pääsivät näiden kahteentoista joukkoon niin tämä raja oli aivan keinotekoinen nyt sitä korjataan vaasan keskussairaalan osalta

arvoisa puhemies pidin pidemmän puheenvuoron tästä asiasta ensimmäisessä käsittelyssä ja haluaisin nyt lähinnä kiittää hallitusta pohjalaisten puolesta tästä odotetusta lakimuutoksesta haluaisin myös nostaa esille kuten edustaja juvonen totesi että vaasan sairaanhoitopiiri on todella pitkään ollut edelläkävijä tässä potilasturvallisuusasiassa tästä syystä olisikin varmaan hyvä miettiä sitä nyt kun vaasan sairaanhoitopiiristä tulee laajan päivystyksen sairaala että jos sille annettaisiin vielä enemmän ehkä myös kansallista vastuuta potilasturvallisuuden kehittämisestä jatkossa
arvoisa puhemies tässä laissahan on kaksi elementtiä aivan niin kuin täällä on tullut esille itse asiassa tuosta erikoissairaanhoidon keskittämisestä jossa keskitetään sekä päivystyspalveluja että kirurgisia toimenpiteitä mielestäni on hyvä asia että sitä arvioitiin ja siihen on tehty nyt muutoksia

myöskään se kun siellä oli tämä lukumäärä tämä kaksitoista minulle ei koskaan selvinnyt mihin se perustui

mistä se tuli se tuli ennemmin kuin itse tulin ministeriksi sisäministeriksi joka tapauksessa nyt on asiaa korjattu tämä asetus vaatii kaiken kaikkiaan muutakin korjaamista se vaatii kirurgisten toimenpiteiden kohdalla hieman hieman uutta arviota arviointi aloitettiin jo viime kaudella ja toivon että tämä hallitus kuten on hallitusohjelmassaan luvannut että keskittämisasetus arvioidaan arvioi sen uudelleen nimittäin kirurgisissa toimenpiteissä erityisesti selkäleikkaukset ja syöpäleikkaukset ovat sellaisia että kun niitä on keskitetty liikaa niin potilaille tulevat viiveet ovat tulleet esille

sitten tässä oli tämä vakuutuslääkäriasia minun mielestäni on erinomaisen hyvä että ratkaistiin että yliopistollisten keskussairaaloiden verkosto ottaa nyt kopin tästä aikaisemmin tämä sama asia hoidettiin valviran kautta valvira oli erittäin

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista pidettävään täysistuntoon

puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan puhemiesneuvoston neljästoista yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista ehdottamaa